ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö kuusi keskustelun aloittaa tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja edustaja heinäluoma

arvoisa

nämä muutoksethan koskevat kaikkia euroalueen maita ja ne tehtiin sen jälkeen kun kreikan rahoituskriisi aiheutti syvän järkytyksen unionissa ja erityisesti euromaissa paljastui paljon sellaista joka ei ollut näkynyt aikaisemmassa raportoinnissa tämän johdosta on luotu mittava joukko uusia säännöksiä ja myös näitä uusia työkaluja sen varmistamiseksi että tiedot jäsenmaista jäsenmaiden talouspolitiikasta ovat oikeat ja toisaalta jäsenmaat ajoissa tekevät korjaavia toimia ongelmien ilmetessä osana tätä systeemin muutosta on myös riippumattomien valvontaelinten luominen eli finanssipolitiikan valvontaa varten kaikissa jäsenmaissa täytyy olla riippumaton virasto joka arvioi hallituksen antamien tietojen luotettavuutta meillä tämä tehtävä on annettu valtiontalouden tarkastusvirastolle jonka raportista nyt on kysymys virasto on käynyt lävitse vakaus ja kasvusopimuksen kriteerejä ja ja niiden noudattamisen toteutumista ja aivan erityisesti sopimuksen ennalta ehkäisevää osaa eli sitä osaa jolla pyritään varmistamaan että vaikeuksiin ei jouduta ja sitten jos ollaan ylitetty annettuja velkaantumiskriteereitä niin miten niitä ryhdytään korjaamaan tätä on tehty kahteen otteeseen ensin alkusyksystä ja sitten marraskuussa lisämuistiolla tärkeä havainto suomen eduskunnan ja meidän kaikkien kannalta on se että viraston selkeä johtopäätös on että vakaus ja kasvusopimuksen kriteerit täyttyvät myös vuonna kaksituhattaviisitoista eikä liiallisen alijäämän menettelyä näin ollen ole syytä käynnistää tästähän syksyllä käytiin myös keskustelua ja oli huolta jopa arvioita siitä että suomi olisi joutumassa euroopan unionin holhouksen alle virasto on arvioinut myös pääministeri sipilän hallituksen vaalikauden ensimmäistä julkisen talouden suunnitelmaa sehän pitää sisällään neljän miljardin euron nettomääräisen me nosopeutuksen tämän lisäksi eräitä veroperustemuutoksia ja sitten eräitä kertaluontoisia menoja näihin niin sanottuihin kärkihankkeisiin edellinen hallitushan teki vaalikauden aikana lähes kuuden miljardin euron sopeutuksen jossa oli menojen ohella voimakkaasti myös tulopuoli mukana ja tässä ohjelmassa taas sitten korostuvat nimenomaisesti menoihin tehtävät säästöt

tarkastelun kohteena on koko julkinen talous paitsi valtiontalous myös kuntatalous ja työeläkerahastointi tarkastusvaliokunta on oman kuulemisensa kohdalta pitänyt myönteisenä että kuntatalous ja sosiaaliturvarahastot ovat tarkastelussa mukana samalla on selvää että erityisesti kuntatalouden vaikutustoimien arvioinnin osalta olemme tilanteessa jossa kunnallinen itsehallinto pitkälti suojaa viime kädessä kuntien päätöksiä ja niihin ei mikään hallitus voi yksiselitteisesti puuttua ottamalla kuntien koko päätöksentekoa itselleen eli kysymys on kuntatalouden menojen arvioinnista ja siihen vaikuttamisesta mutta ei lopputuloksen takaamisesta valiokunta omassa työssään on joutunut toteamaan että nämä säännöt ovat erittäin monimutkaisia ja vaativat pitkällistä opiskelua ja aika paljon ajankäyttöä ja on selvää että sääntöjen toteutuksen kannalta yksinkertaisempi järjestelmä olisi edullisempi kaikille tässä mielessä on syytä odottaa miten tätä järjestelmää tullaan kehittämään

huomionarvoista on että kaikkia menoja ei nykyiselläänkään eikä myöskään tulevaisuudessa lasketa tänne vuotuiseen alijäämään tähän liittyvät aikaisemmin tehdyillä ratkaisuilla vaikeuksiin joutuneiden euromaiden tukipaketit niiden kansallista osuutta ei ole laskettu velkaantumiseen mukaan sen peruste on tietysti yksinkertainen jos auttaa kaveria ja sen takia joutuu itse ongelmiin niin tämä tie olisi kovin huonosti perusteltavissa niissä jäsenmaissa jotka tukea antavat samalla tavalla komissio on tiedotteessaan viime vuoden lopulla ilmaissut että myös tämmöinen epätavallinen tapahtuma jota ei ole perusteltua ottaa velkaantumisarvioissa huomioon on pakolaiskriisi ja sen kustannukset

keskipitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti suomen odotetaan viime ja tänä vuonna pitkälti noudattavan vaadittua sopeutusuraa näin ollen komissio katsoo myös omalta osaltaan että suomi noudattaa alijäämä ja velkakriteeriä mutta velkasuhteen kasvaessa on tärkeätä että kestävyyden parantamiseen liittyviä päätöksiä tehdään valiokunta omassa havainnossaan korostaa juuri talouskasvun ja työllisyyden ratkaisevaa merkitystä velkaantumiselle vanha nyrkkisääntöhän on että koko julkisen talouden osalta prosentti työllisyysasteessa eteenpäin on noin miljardi euroa tasapainovaikutuksena eli sopeutustoimia tehtäessä jos kasvun ja työllisyyden pohja pettää sopeutusmäärä leikkausten määrä käy oloon kestämättömäksi siksi kasvupolitiikassa ja työllisyydessä onnistuminen on ratkaisevaa

kun tilastotietoja toimitetaan pohjaksi velkaantumisen ja näiden lukujen arviointiin on aihetta todeta että tätä työtä täytyy tehdä riippumattomien elinten suomessa tilastokeskuksen tiedämme että erityisesti kreikassa tässä suhteessa epäonnistuttiin takavuosina erittäin pahasti eikä myöskään sopeutuminen uusiin sääntöihin ole sujunut siellä ongelmitta meillä tilastokeskus viime kädessä arvioi miten alijäämään luettavia menoja ja tuloja pitää käsitellä ja tässähän ajankohtainen asia on että eräät hallituksen

kärkihankkeiden liittyvät tulot saattavat jäädä sellaisiksi joita tilastokeskus ei ota huomioon alijäämää vähentävinä tuloina joten olemme itsekin tässä tilanteessa jossa riippumattomuus viranomaisille on tärkeä osa tämän järjestelmän toimintaa jotta eri maita käsitellään yhdenmukaisella tavalla tässä yhteydessä tuon eduskunnan tietoisuuteen myös huolen siitä miten tämän sääntelyjärjestelmän oloissa kun osa päätöksistä tapahtuu suomen eduskunnan ulkopuolella se vaikuttaa eduskunnan budjettivaltaan ja ja eduskunnan valvontavaltaan tarkastusvaliokunta on päättänyt tehdä ison tutkimushankkeen jossa käydään lävitse viime vuosien ja vuosikymmenen muutoksia eduskunnan budjetti ja valvontavallan toteutumisessa siihen liittyvät sekä omat muutoksemme budjetin kehittämisen osalta budjetin muuttuminen yleisemmäksi ulkopuolisten rahastojen vaikutus eduskunnan päätösvaltaan että myös sitten eu päätösten tosiasiallinen vaikutus eduskunnan rajaamiseen tämä on merkittävä hanke eduskunnan valtiovarainvaliokunta on useissa aikaisemmissa mietinnöissään kiinnittänyt huomiota siihen riskiin että suomen kansan valitsemien edustajien mahdollisuus vastata kaikista suomen valtion menoista ja tuloista rajoittuu muun muassa euroopan unionin kehittyvän säädösjärjestelmän johdosta tämä tulee valmiiksi kuluvan vuoden aikana niin että oletan että loppusyksynä on aihetta käydä keskustelu miten unionin päätöksenteko siellä tehtävät ratkaisut ja eduskunnan budjettivalta suhteutuvat toisiinsa arvoisat edustajat tarkastusvaliokunta on käynyt erittäin huolella tämän finanssipolitiikan valvonnan raportin lävitse ja toteaa että tarkastusvirasto on tehnyt huolellista riippumatonta työtä ja valiokunnan keskeiset johtopäätökset vastaavat tarkastusviraston havaintoja joten valiokunnalla ei ole huomauttamista tämän kertomuksen johdosta

tämä raportti mielenkiintoista luettavaa haluan heti aluksi todeta että minusta on todella tärkeää että jatkossa tarkastusvaliokunta kun on tilannut tämän raportin eduskunnan budjettivallasta tulemme kaikki tähän syvästi perehtymään koska on viime aikoina niin kuin tästäkin raportista käy ilmi ollut kehityssuuntia mitkä ovat rajoittaneet eduskunnan budjettivaltaa esimerkiksi myös valtiovarainvaliokunnan näkökulmasta olemme näistä asioista usein puhuneet kuten tuossa valiokunnan puheenjohtaja totesi tietenkin on huomioitava tämä yksi yksi keskeinen seikka mikä tästä raportista käy ilmi eli se että nämä vakaus ja kasvusopimuksen kriteerit täyttyvät ja liiallisen alijäämän menettelyyn ei ole syytä lähteä tietenkin tässä suhteessa nämä siitä että suomi joutuisi holhoukseen eivät nyt sitten ole täyttymässä se ei tietenkään hyvät ystävät tarkoita sitä ettemmekö täällä olisi huolissamme tästä velasta mistä tässäkin raportissa paljon puhutaan ja haluan tässä yhteydessä jälleen kerran alleviivata sitä että tämän hallituksen linja on nyt siinä suhteessa hyvin vaarallinen että mehän olemme ottamassa tänä vuonna enemmän velkaa kuin viime vuonna toisin kuin sdpn vaihtoehtobudjetissa tapahtuisi

uskoisin puhemies että sdpn vaihtoehtobudjetti kannattaa nyt lukea sillä tämä raportti antaa myös siihen perusteluja hallituksen kannattaisi ottaa siitä muutamia koppeja valiokunta tässä hienossa yksimielisessä mietinnössään toteaa esimerkiksi että emu kriteerien täyttymisessä ratkaisevaa on onnistuminen kasvua ja koskevissa tavoitteissa tätä lausetta minä nyt kovin tässä ja nyt haluan alleviivata tässä puhutaan myös siitä että on ollut positiivista että meille on tullut tämä valtiontalouden juuri antoi raporttinsa tovi sitten mielenkiintoistahan tässä raportissa nyt oli juuri se että kun katsoimme mitä tämä arviointineuvosto nyt sanoi niin täältä löytyi ensimmäisenä otsikko kilpailukykypaketin työllisyysarvio pielessä tämä raportti antoi aika vakavaa sanomaa tästä hallituksen talouslinjasta hallituksen työllisyyslinjasta työllisyysarviot pielessä eli liian optimistisia ja samaan aikaan kun täällä puhutaan kuinka ratkaisevaa myös näiden emu kriteerien ja muiden noudattamisen kannalta on nimenomaan onnistuminen työllisyystavoitteissa niin minä haluaisin nyt korostaa sitä että hallitus ottaisi tästä vakavasta viestistä mikä arviointineuvostoltakin tuli kopin

tämän sanoman me olemme usein toistaneet ja nyt minä toivon että hallitus voisi ottaa koppia viimeistään tässä vaiheessa tarkistaa hallitusohjelmaa työllistävämpään suuntaan se on täysin välttämätöntä ellemme halua puhemies mennä ojasta allikkoon mutta tietenkin hieman hämmästyttävää on se että voisi kuvitella että tässä vaiheessa ryhdyttäisiin ripeämpiin työllisyystoimiin niin mitä me kuulemmekaan valtiovarainministerin suusta me kuulemme pelotteluja lisäleikkauksilla tässä tilanteessa kenties jo kevään kehysriihessä ja jokainen meistä tietää että paitsi että on inhimillisesti hyvin väärin jos vielä enemmän hallitus lähtee käymään sen pienen ihmisen kukkarolle tekemään tuhoisia leikkauksia koulutukseen sosiaaliturvaan työllisyysmäärärahoihin niin se on myös talouspoliittisesti erittäin epäviisasta tässä vaiheessa lähdemme leikkaamaan kuristamaan ihmisten ostovoimaa niin

pestä käsiänne velkakehityksen osalta tämän hallituksen osalta tullaan mittaamaan tulevina vuosina sen onnistuminen liittyen työllistämiskehitykseen tiedämme että sitä kautta mitä meidän hallitus on tekemässä siellä on vahvat panostukset kärkihankkeiden kautta joissa rakennetaan uutta työtä sitä uutta maailmaa jossa meidän osaajamme pääsevät tekemään töitä lisäksi on kilpailukykysopimus nostan kuitenkin yhden näkökulman tästä erinomaisesta mietinnöstä valtion vastuut jotka ovat budjettitalouden ulkopuolella on ehdottomasti saatava paremmin haltuun ja siltä osin läpinäkyvämmäksi osaksi meidän eduskunnan työskentelyä

ensinnäkin kun edustaja viitanen viittasi arviointineuvoston raporttiin on hyvä katsoa mitä siellä oikeasti sanotaan siellähän sanotaan niin että että säästöjen ja julkisen talouden tasapainottamisen osalta hallituksen valitsema linja on täysin oikea sitten yksityiskohdissa on on tiettyä kritiikkiä mutta tämä on tämä on se siellä sen sijaan ei puhuta siitä mitään että pitäisi putsata sitran taseet niin kuin te te olette esittänyt sitä ei ole arviointineuvosto

ollenkaan havainnut omissa ehdotuksissaan ja tähän seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteeseen päästään kyllä parhaiten niin että on olemassa oikeita keinoja joilla suomalaisen työn kilpailukykyä parannetaan ja ne on hallitusohjelmassa lueteltu paikallinen sopiminen määräaikaisten työsuhteiden helpottaminen takaisinottovelvoitteen joustavoittaminen koeajan pidentäminen lomalla sairastamisesta omavastuun palauttaminen nämä ovat oikeita keinoja millä päästään eteenpäin

puhemies kyllähän se totuus tässä nyt on se että että jotta me pystymme saamaan kasvua me tarvitsemme työpaikkoja jos täällä edustaja sanoo että täällä arviointineuvoston raportissa on pieniä yksityiskohtia jotka sitten sanovat että voi olla vähän pielessä jotakin niin onko teidän mielestänne pieni yksityiskohta se että arviointineuvosto toteaa selkeäsanaisesti että hallituksen työllisyysarviot ovat pielessä ne on arvioitu liian optimistisiksi minusta se on kaikkea muuta kuin pieni yksityiskohta se on hevosen kokoinen iso yksityiskohta arvoisa kokoomus ja hyvät hallituspuolueet jotka kokoomuslaista politiikkaa nyt noudatatte tämä toinen pieni yksityiskohta ehkä teidän mielestänne minun mielestäni iso yksityiskohta on se että kukapa sanoisi että tänä päivänä on kovinkaan viisasta leikata dramaattisella tavalla tulevaisuuden siemenperunoista eli koulutuksesta ja tutkimuksesta tämä on mielestäni ollut aivan hurja asia että nyt sitten yliopistoilla on valtavia irtisanomisia ja kaikki nämä siemenperunat viedään nämä eivät ole arvoisa satonen mitään pieniä yksityiskohtia

olipa hyvä että edustaja viitanen otti otti tämän työllisyysarvion esille te olette varmaan sen lukenut ja niin olen minäkin lukenut mistä siinä on kyse se että siinä väitetään että hallituksen toimet kilpailukykypaketti ei johda sellaiseen työllisyysarvioon kuin mitä on toivottu perustuu siihen että siinä ajatellaan niin että palkat nousevat seuraavalla kierroksella enemmän mutta mistä tämä hallituksen politiikka on lähtenyt ja mikä on ollut se idea idea on ollut se että tehdään kilpailukykypaketti tehdään maltillinen

puhemies täytyy kyllä sanoa että jälleen kerran niiden puolueiden edustajat täällä eniten puhuvat valtiontalouden velkaantumisesta jotka ovat edellisessä hallituksessa ottaneet eniten velkaa siis suomen ylivoimaisesti suurin velkapuolue on kokoomus jonka hallituskausien aikana suomi on ottanut yhdeksänkymmentäyhdeksän miljardia velkaa yhdeksänkymmentäyhdeksän miljardia velkaa kokoomus on tälle maalle ottanut nyt he jatkavat puhetta velasta ja kyllä minä hämmästyin sitä kun tämän vuoden budjetti tuotiin eduskuntaan viime syksynä että tänä vuonnahan otetaan enemmän velkaa kuin viime vuonna arvoisa puhemies eiköhän tämä velasta puhuminen nyt kannattaisi laittaa tosiasioiden

puhemies edustaja lindtmanille velkapuheista pitää sanoa että niin pieniä säästöjä kokoomus ei pystynyt löytämään etteikö sdp olisi niitä vastustanut ja tässäkin eduskunnassa te eri päivinä vastustatte eri säästöjä mutta summa summarum te vastustatte käytännössä kaikkia säästöjä sitten on hyvä hurskastella sillä että kokoomus on tätä maata velkaannuttanut

puhemies meillä on todella talous ja työllisyyspolitiikassa vaihtoehtoja mutta kun katsoo vaihtoehtobudjetteja täällä viime syksyltä niin kun meillä on tilanne että kansantalous koko ajan pienenee niin ei kukaan ole pystynyt esittämään mitään oleellisesti erilaista vaihtoehtoa julkistaloudelle

nämä erilaiset variaatiot ovat hyvin pieniä kun meidän kakku pienenee niin ei vaihtoehtoja paljon ole muita kuin mitä hallitus on esittänyt sen sijaan minä olen kyllä tästä velkaantumisesta huolestunut laajemminkin esimerkiksi globaalia finanssijärjestelmää finanssijärjestelmää valvovan oecdn tarkastuskomitean johtaja varoitti hyvin laajalti maailman maailman velkaantumisesta samoin mckinseyn raportit ovat varoittaneet siitä että tämä meidän järjestelmä voi voi jopa romahtaa maailman velkaantuminen kokonaisvelkaantuminen ei ole pysähtynyt vuoden kaksituhattaseitsemän jälkeen se on koko ajan kasvanut esimerkiksi kiinan velkaantuminen vuodesta kaksituhattaseitsemän on nelinkertaistunut meidänkin velkaantuminen kasvaa velka ei ole tämän kriisin lääke vaan se on tämän kriisin syy
arvoisa puhemies kiitos edustaja heinäluomalle hyvästä mietinnön esittelystä kiinnittänyt huomiota muutamaan asiaan ensinnäkin olemme hyvin riippuvaisia tietysti viennistä ja siitä että saamme viennin vetämään nyt kun euroopassa kuitenkin talouskehitys on parantunut myöskin etelä euroopan maissa niin meillä näyttää vielä sakkaavan osittainhan tämä liittyy myös tähän venäjän talouskehitykseen joka on meillä erityinen riskitekijä mutta olisin kiinnittänyt huomiota myöskin nurkan takana vaanivaan riskiin joka liittyy britannian eu jäsenyyteen ja ja tulevaan kansanäänestykseen siellä britannia on meille kuudenneksi suurin vientimaa meillä on ollut hyvin samanlaisia näkemyksiä eun kehittämisestä talousmielessä vapaat vapaat markkinat ja ja järkevä sääntely eun puitteissa jos menetämme tällaisen kumppanin euroopan unionista se vaikuttaa myöskin meidän talouteemme

että ei ole ollut vaihtoehtoja talouspolitiikassa kyllä on ollut vaihtoehtoja vasemmistoliitto vasemmistoliitto esitti niitä vaihtoehtoja ennen vaaleja ja hävisi vaalit niillä ei kyennyt puolustamaan uskottavasti sinällään perusteltuja vaihtoehtoja meillähän on kaksi peruslinjaa velkaantua ja elvyttää tai velkaantua ja olla elvyttämättä ja te olette valinneet tämän jälkimmäisen vaihtoehdon meillä on omassa vaihtoehdossamme ollut hyvin ennakkoluulottomia esityksiä arvonlisäveron määräaikainen alentaminen työaikakokeilu ja ennen kaikkea aktiivinen työllisyyspolitiikka josta suomessa on on luovuttu toisin kuin muissa muissa pohjoismaissa ja yhtenä isona asiana on kyllä venäjä pakotteet joissa suomi on ampunut itse itseään jalkaan ja on ensimmäisenä

puhemies kiitän läsnä olevia edustajia erittäin aktiivisesta keskustelusta tietysti iloitsemme valiokunnassa varmaan kaikki siitä että varsinaisesti valiokunnan mietinnöstä ei ole löydetty moitteen sanaa vaikka muuten moitteita eri suuntiin on tässä tullut aika runsaasti ehkä se kertoo siitä että vaikeassakin maastossa voi löytää tällaisen yksituumaisen tien miten miten pitää asiat nähdä ja mitä korostaa otan kuitenkin esille asian joka hämmästyksekseni tässä ei ole noussut esille ja se koskee eduskunnan budjettivallan rapautumista se ansaitsee tulla mietityksi ja ja toivon että siihen voidaan vuoden aikana vielä palata otan siihen sitten yhden yksityiskohtaisen esimerkin joka on se että viime vaalikaudella tehtiin päätös että tässä eun kriisirahastossa evmssä tehtävät päätökset nämä ohjelmat voidaan panna toimeen ja lisärahaa voidaan antaa ilman että se tulee tänne suureen saliin

puhemies kyllä velkaantuminen varmasti täytyy taittaa ja ja se ei pelkällä kasvulla tule taittumaan mutta tärkeää siinä on kilpailukyvyn vahvistaminen itse toivon että nyt kun yhteistä tahtoa on jälleen kaikilla osapuolilla tuo yhteiskuntasopimus saataisiin se olisi varmasti itse kunkin suomalaisen kannalta paras paras asia pidän myönteisenä sitä että nyt tässä asiassa on yhteistä tahtoa löytynyt mutta kyllä hivenen hämmästelen sen tyyppistä keskustelua missä säästöt samaan aikaan kyseenalaistetaan eli kun korot ovat alhaalla niin osa ajattelee edelleen että meillä olisi varaa velkaantua roimasti lisää ne eivät tule valitettavasti pysymään näin alhaalla loputtomiin ja silloin kun sata miljardia on ylittynyt ja siihen laitetaan neljä prosenttia tai

puhemies edustaja zyskowicz ei tässä kukaan hurskastele kerron faktaa faktaa on se että kokoomus on ollut hallituksessa kaikista puolueista se joka on ottanut eniten velkaa tästä tosiasiasta te ette pääse kiemurtelemaan ulos vaikka te kuinka haluaisitte ettekä te pääse siitä syyttämällä muita vaikka te kuinka haluaisitte mielipiteistä voidaan sitten olla eri mieltä mutta faktaa on se että kokoomus on tälle maalle ottanut eniten velkaa ja luulenpa se on yhdeksänkymmentäyhdeksän miljardia ja luulenpa että faktaa on sekin että tässä salissa eniten velasta on puhunut juuri se puolue joka on ottanut eniten velkaa

enemmän käteen arvoisa puhemies varapuhemies pekkarinen oli oikeilla jäljillä hallitusohjelmaa pitäisi nyt muuttaa työllistävämpään suuntaan saako tämä kaikua hallituspuolueilta

tosiasioista ei ole tosiaan tarvetta kiistellä sen sijaan erilaisten tilastojen tulkinnasta ja ennen kaikkea siitä mitkä seikat ovat vaikuttaneet minäkin hallituskautena siihen että on jouduttu velkaa ottamaan voidaan keskustella jos esimerkiksi tämmöisiä tilastoja tehdään ilman että lainkaan otetaan huomioon sitä minkälaisia suhdannekausia milloinkin on eletty niin silloinhan tilasto on aika lailla tyhjän päällä

käsittely keskeytetään suuren valiokunnan kokouksen